Arvoisa puhemies, koheesiopolitiikka on ollut tarpeellista ja se on ollut onnistunutta. Mielestäni nyt on uskallettava katsoa rohkeasti eteenpäin ja on uskallettava myös kysyä, menevätkö rahat tänä päivänä oikeisiin kohteisiin ja vaikuttavatko ne siten, kuin on tarkoitettu. Rahaa jaetaan sinne ja tänne, sitä ei jaeta tänä päivänä enää kaikista köyhimmille alueille ja sinne, missä sitä todella tarvittaisiin. Minusta on aika miettiä, onko koheesiopolitiikkaa syytä kansallistaa ja EU tasolla ohjata yhteisiä varoja vain todelliseen tarpeeseen.